Arvoisa puhemies, hyvä komission jäsen, julkisten työvoimapalveluiden yhteistyö ja verkostoituminen ovat tärkeitä erityisesti tässä vaikeassa työllisyystilanteessa. On kuitenkin tärkeää muistaa, että työvoimapalvelut ja työttömyysturva on järjestetty eri tavoin eri maissa, ja ne myös kuuluvat kansalliseen päätäntävaltaan. Siksi mielestäni ainoa mahdollisuus edetä tässä on vapaaehtoisuuden pohjalta, mutta parhaita käytäntöjä vaihtamalla päästään varmastikin jo ihan hyvin eteenpäin. Kuten komission jäsen täällä mainitsi, eurooppalaisen nuorisotakuun toteuttamisen yhteydessä on kiinnitetty huomiota työvoimapalveluiden sujuvuuteen eri jäsenvaltioissa, ja monissa valtioissa on parantamisen varaa. Työvoimapalveluiden hyvä toiminta on perusedellytys nuorten työllistymisessä, ja haluaisin tässä yhteydessä nostaa esille myös vammaisten ja osatyökykyisten mahdollisuudet työllistyä tämän talouskriisin aikana. Monesti nämä ryhmät nimenomaan erityisesti tarvitsisivat tukea työvoimapalveluilta. Olisinkin halunnut kysyä komission jäseneltä, että millä tavoin erityisesti vammaisten ja osatyökykyisten mahdollisuuksiin työllistyä kiinnitetään huomiota työvoimapalveluissa. Köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan eurooppalaisen forumin raportin mukaan 6,5 miljoonaa köyhyys ja syrjäytymisriskissä elävistä ilmoitti jonkintyyppisestä vammasta, joka vaikeuttaa heidän työllistymistään.